Useimmilla pysyvästi maassa asuvilla kansalaisilla ei ole ongelmia pankkipalveluiden saamisessa, mutta tilanne saattaa olla varsin haasteellinen maahanmuuttajilla ja väliaikaisesti maassa oleskelevilla, kuten opiskelijoilla tai siirtotyöläisillä.

Maksupalveluihin pääsyn helpottuminen parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta ja ehkäisee muun muassa harmaata taloutta, kun erilaiset maksut, vaikkapa palkan maksaminen, voidaan todentaa tilisiirtojen kautta. Asiakkaiden kannalta on hyvin tärkeää, että tiliin on sovellettava selkeitä ja vertailukelpoisia käyttöehtoja ja maksuja.

Esityksessä lähdetään siitä, että kuluttajilla tulee olla tarvittaessa mahdollisuus siirtää tili toiseen pankkiin.

Maksun jäsenmaasta toiseen tulee tapahtua yhtä helposti ja aivan samoin kustannuksin kuin maan sisällä. Niinpä SEPAn toimiessa hyvin ei ole välttämättä mitään tarvetta siirtää pankkipalveluita maasta toiseen. Toisaalta on erittäin tärkeää kilpailun tähden, että tarvittaessa tilin sulkeminen ja pankin vaihtaminen sujuu pienillä kustannuksilla ja vähällä byrokratialla. Parlamentissa on tällä hetkellä työn alla maksupalveludirektiivin tarkistaminen ja se tulee omalta osaltaan selkeyttämään pankkipalveluiden sääntelyä.